Henkilökohtaisesti en kannata tätä veroa enkä ymmärrä, miksi jotkut haluavat rangaista jäsenvaltioitaan ja yrittäjiään tällaisella maksulla.

Pankkipalveluiden kustannusten nousu aiheuttaisi päänvaivaa varsinkin niille ihmisille, joille palveluiden kustannuksilla on väliä, siis pienituloisille. Ei tämä ole sitä oikeudenmukaisuutta, jota haluamme Euroopassa ajaa. Jos vero toteutetaan euroalueella, tai kuten tällä hetkellä näyttää, suppeamman jäsenvaltioryhmittymän keskuudessa, olisi veron tuotto todennäköisesti negatiivinen. Kansantaloudelle, jonka kasvu ja elpyminen ovat riippuvaisia ulkomaisista investoinneista, uusi vero olisi kokonaisuudessaan haitallinen. Se saattaisi näivettää finanssiyritysten investoinnit ja siirtää alan työpaikat johonkin muuhun maahan, jossa veroa ei ole. Olen henkilökohtaisesti huolissani myös, voidaanko todella taata, että kun tietyt jäsenvaltiot haluavat ottaa käyttöön eurooppalaisen finanssitransaktioveron, ettei verosta aiheudu sen ulkopuolelle jääville jäsenvaltioille haittaa. Ymmärrän veron takana olevat ihanteet, jotka saattaisivat toimia, jos vero olisi käytössä maailmanlaajuisesti. Olen kuitenkin realisti, enkä näe, miksi EU maiden pitäisi kiirehtiä hankaloittamaan omaa tilannettaan vapaaehtoisesti, kun maailmanlaajuinen finanssitransaktiovero on yhä hyvin kaukainen ajatus. On ylipäänsä vastuutonta jättää idealismin ajamana huomiotta finanssitransaktioverosta koituvat negatiiviset vaikutukset, joista joillakin jäsenvaltioilla on jo vahvaa kokemusta.